On tärkeää huolehtia liikenneturvallisuudesta ja huolehtia siitä myöskin Euroopan laajuisesti. Toki jokaisella jäsenvaltiolla on edelleenkin tässä tärkeä oma roolinsa, mutta täytyy muistaa se, että meidän pitää katsoa nyt laajasti sisämarkkinoita. Muun muassa autokauppaa tapahtuu yli kansallisten rajojen EU alueella, ja meidän pitää olla tietoinen siitä, mistä nuo autot tulevat, miten ne on rekisteröity ja niin edespäin, jotta voidaan välttää vääränlaista vilppiä tuossa kaupassa ja todellakin tietää sitten, että ne tiedot, mitä papereista ja rekisteriotteesta löytyy,